tämän juhlaistunnon aiheena on tasa arvo yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon

rösträtt i en tid då detta närmast var

ja paljon työtä työn alkuhetkeä on vaikea

det

att nås

i

arvoisa rouva puhemies

ja yhtäläinen äänioikeus oli maailman mitassakin edistyksellinen harppaus naisten ja miesten välisessä tasa arvossa mutta ennen muuta kansalaisten välisessä yhdenvertaisuudessa yhdenvertainen mahdollisuus äänestää ja osallistua vaaleissa kansanvallan kestävä perusta se on itsestäänselvyys jonka mittaamattomasta arvosta muistamme harvoin yhdessä iloita tämä yhdenvertaisuuteen perustuva kansanvalta on se kivijalka jolta koko suomalainen menestystarina on rakennettu yhteiskuntamme turvallisen arjen sukupolvelta toiselle kestävän hyvinvoinnin maailman parhaan koulutusjärjestelmän sekä myös kaikkein uusimpien digitaalista maailmaa valloittavien suomalaisten innovaatioitten ensimmäinen siemen kylvettiin säädettäessä yhdenvertainen äänioikeus vielä sadankymmenen vuoden jälkeenkin suomalainen yhteiskunta tunnetaan vahvasta tasa arvostaan suomea ja monia suomalaisia arvostetaan pitkäjänteisestä työstä tasa arvon edistämisessä kansainvälisillä kentillä naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan koko ihmiskunnan kysymys totesi jo vuonna tuhatkahdeksansataayhdeksänkymmentäkolme kuopiolainen kirjailija ja tasa arvovaikuttaja minna canth maailmanlaajuisesti tasa arvotyö ja erityisesti naisten aseman edistäminen on useissa kehittyvissä maissa vasta aluillaan oma yhteiskuntammekaan ei ole sukupuolten välisen tasa arvon osalta valmis tasa on edelleen tehtävänsä think global act local periaate sopii hyvin tasa arvotyöhön suuri harppaus maailmanlaajuisessa tasa arvon edistämisessä on maailman ensimmäinen laaja alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista tavoitteleva sopimus eli niin sanottu istanbulin sopimus sopimuksella puututaan sellaisiin valitettavan monen naisen kokemiin kauheuksiin kuten ruumiilliseen ja henkiseen väkivaltaan vainoamiseen raiskauksiin seksuaaliseen häirintään sukuelinten silpomiseen pakotettuun raskaudenkeskeytykseen pakkosterilointiin sekä pakkoavioliittoihin vääryyksien lista on pitkä ja vaikka ne tässä salissa lausuttuna tuntuvat kaukaisilta on liian moni mainituista kauheuksista valitettavasti todellisuutta myös tämän päivän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on pidetty yhtenä suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista se että kotipesämme on lakien ja kansainvälisten normien perusteella muodollisesti kunnossa ei tarkoita että kaikki olisi hyvin ja valmista tasa arvon on toteuduttava myös käytännössä erityisen haavoittuvassa asemassa ovat monet maahanmuuttajanaiset yksikin uutinen täysin kunniattomasta niin sanotusta kunniaväkivallasta on liikaa vuoden kaksituhattaviisitoista pakolaisnaiseksi on todennut kieli on valoa joka avaa ovia maahanmuuttajanaisten kieltenopetus on erinomainen esimerkki tämän vuosituhannen tasa arvoteosta joka antaa kielitaidon myötä myös pääsyn harrastuksiin työhön ja muihin ratkaiseviin turvaverkkoihin ja ennen muuta mahdollisuuden ymmärtää ne tasa arvoiset oikeudet jotka koskevat kaikkia suomessa asuvia suurimmat vääryydet tapahtuvat varmasti kaukana täältä mutta työtä on tehtävä myös joka päivä paikallisesti kotona suomessa arvoisa puhemies naisten asema työelämässä ja vanhemmuuden vastuun tasaisempi jakautuminen ovat keskeisimpiä tasa arvotyön kohteita niin meillä kuin maailmalla ne myös nivoutuvat monilta osin yhteen vanhempainvapaamallia uudistamalla voimme parhaiten edistää niin vanhemmuuden vastuun tasaisempaa jakautumista kuin naisten työuria muun muassa palkansaajajärjestö julkaisi keväällä uuden edistyksellisen esityksensä vanhempainvapaamalliksi tällaiset arvokkaat ehdotukset vievät tasa arvoa askel kerrallaan eteenpäin tärkeintä on kuitenkin murtaa jyrkät sukupuolten roolimallit ja rooliodotukset lapsemme oppivat sellaiset roolimallit joita yhteiskunnassamme pidetään yllä koti ja perhe vaikuttavat ihmiskäsitykseen ja maailmankuvaan vain osaltaan kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee myös aiemmassa puheenvuorossa mainittua toimenpidealoitetta vuotuisesta naisille suunnatusta merkittävästä tunnustuspalkinnosta arvoisa puhemies toivon sydämestäni että jo lähitulevaisuudessa suomessa lapset ja nuoret voivat varttua yhteiskuntaan jossa ei enää ainakaan valtiovallan toimesta pidetä yllä sukupuolten rooliodotuksia vanhemmuudessa kotona tai työelämässä ei ole rooleja jotka kuuluvat ensisijaisesti naiselle tai miehelle satakymmentä vuotta sitten tehdyllä päätöksellä murrettiin ehkä se merkittävin sukupuolia erottanut oikeus jonka myötä naiset saivat oikeuden vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon meidän yhteinen tehtävämme on murtaa ne loputkin esteet tasa arvon

minä kumminkin käytän puheenvuoroa arvoisa

yleinen äänioikeus saavutettiin naisten ja edistyksellisten miesten yhteistyöllä tänäänkin tasa arvoon tarvitaan niin naiset kuin miehet yhdessä haluamme vapauttaa yksilöt sukupuoleen kahlehdituista normiodotuksista hameen käyttäminen ei saa olla synonyymi heikkoudelle eikä naisesimiehen ole pakko olla hyvä jätkä feminismi on kannatettava aate naisille ja miehille tämän päivän tasa arvopolitiikkaan kuuluu myös miesten aseman kohentaminen siellä missä se kohennusta kaipaa poikien koulunkäyntiin on panostettava miesten terveydestä on huolehdittava on parannettava eroperheiden isien asemaa on varmistettava että huoltajuuskiistoissa viranomaiset tunnistavat mahdolliset perheväkivalta tai mielenterveysongelmat jo ensimmäiseen eduskuntaan valitut naiset puhuivat taas otsikoihin nousseesta naisten katurauhasta ja tarpeesta saada suojaa perheväkivallalta tämä työ on yhä kesken sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen istanbulin sopimuksen täytäntöönpanosta ja riittävien turvakotipaikkojen perustamisesta laaditaan selkeä toimeenpanosuunnitelma olemme sen velkaa satakymmentä vuotta asiaa esillä pitäneille naisille ja etenkin tuleville sukupolville tulkoon se päivä jolloin naisrauha on ja jokaisen arki turvallista arvoisa puhemies tasa arvo ei ole luonnonlaki ehkä nyt todistamme jonkinlaista pysähtyneisyyttä tai jopa taka askelta naisten osuus politiikan johtotehtävistä on silmiinpistävän pieni samapalkkaisuus ei ole edennyt vaikka tavoite asetettiin jo vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme yhä edelleen valtaosa koti ja hoivatyöstä lankeaa naisille sosialidemokraatit kehottavat kunnianhimoiseen perhevapaauudistukseen jotta naisten työmarkkina asemaa voidaan parantaa on mentävä rakenteisiin jotka ylläpitävät epätasa arvoa on myös huolella selvitettävä varhaiskasvatukseen tehtyjen leikkausten ja maksujen vaikutukset naisten työllisyyteen selvää on että kotona tehtävä hoitotyö on arvostuksensa ansainnut mikäli kuitenkin tarkoituksellisesti heikennetään lasten päivähoidon saatavuutta on politiikka väärää pienten lasten vanhempien erityisesti naisten on voitava luottaa siihen ettei perheenlisäys automaattisesti tarkoita työelämästä sivuun arvoisa rouva puhemies miina sillanpään syntymästä tulee tänä vuonna sataviisikymmentä vuotta mistä miina nyt käyttäisi puheenvuoroa meidän aikanamme heitä jotka puhuvat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden puolesta koetetaan vihapuhein vaientaa emme kumminkaan saa vaieta vaan monikulttuurisuuden ja täältä turvaa etsivien hädänalaisten auttamisen puolesta on puhuttava vihapuheelle on oltava nollatoleranssi ilman sananva pautta ei ole demokratiaa eikä ilman demokratiaa ole tasa arvoa satakymmentä vuotta yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta antaa aihetta juhlaan se velvoittaa jatkamaan tasa arvotyötä siksi käytän puheenvuoroa työ ei saa herpaantua pienen kansan etu on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet työ ei ole vain naisten tasa arvo on yhteinen asia

arvoisa puhemies värderade fru talman maailman ensimmäiset naiskansanedustajat olivat suomalaisia tästä voimme olla ylpeitä se että piiatkin saavat äänestää herätti ulkomailla sekä paheksuntaa että innostusta yhdysvalloissa siirtolaisnaiset kantoivat kylttejä suomen naiset saavat äänestää miksi emme me yleistä äänioikeutta oli vaatinut voimakas kansanliike sekä työväenliike että perustuslaillinen oikeisto mielenosoituksissa huivipäiset työläisnaiset vaativat äänioi keutta hienoihin hattuihin sonnustautuneiden säätyläisnaisten rinnalla vaatimus yleisestä äänioikeudesta sisältyi punaiseen julistukseen joka luettiin tampereen raatihuoneen parvekkeelta neljänkymmenentuhannen ihmisen suurlakkokokoukselle tuhatyhdeksänsataaviisi maamme itsenäisyyden ensi kuukausina käytiin verinen sisällissota nyt suomi komeilee monien kansainvälisten vertailujen kärjessä tai kärjen tuntumassa tällä on yhteys naisen asemaan sukupuolten tasa arvosta ihmisoikeuksista ja kansalaisvapauksista puhutaan usein ikään kuin muusta kehityksestä irrallisina hyveinä todellisuudessa ne ovat tapa mahdollistaa että ihmiset voivat käyttää kykyjään oman elämänsä ja yhteiskunnan hyväksi maailman parhaissa maissa sukupuolten tasa arvo on parhaasta päästä vastaavasti autoritaarisuus ja naisten alistaminen käyvät käsi kädessä silti useimmista tasa arvoa rakentavista uudistuksista on aikanaan kiistelty kun naisten palkkatyö tuhatkahdeksansataa luvun lopulla yleistyi heidän peloteltiin vievän miesten työpaikat samantapaisin argumentein kuin nyt pelotellaan maahanmuuttajista tuhatyhdeksänsataa luvun alussa helsingin yliopiston rehtori totesi puheessaan että naisten fyysinen kyky kestää rasittavia opintoja on pienempi kuin miesten ensimmäisten eduskuntavaalien aikana sanomalehden pilakuvassa topakka nainen pitää puhetta ja taustalla mies syöttää vauvaa se että naiskansanedustaja synnyttää ja pitää äitiyslomaa normalisoitui vasta tuhatyhdeksänsataa luvun lopulla viime vuosisadan alussa vauvojen kuolleisuus oli korkea ja enemmän kuin yksi kolmestasadasta synnyttäjästä kuoli yksi ensimmäisten naisedustajien ehdotuksista oli että kunnat velvoitettaisiin palkkaamaan kätilöitä ehdotusta ei silloin hyväksytty monet miesedustajat katsoivat että sen sijaan naisten pitää tehdä valistustyötä kuntien velvoittamisen sijaan valtiollisista oikeuksista huolimatta naisten nousu johtaviin asemiin on ollut hidasta ensimmäinen naisministeri miina sillanpää nimitettiin tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkuusi ja hän ajoi parannuksia muun muassa yksinhuoltajaäitien asemaan sodan aikana naisten toiminta lottina ja kotirintamateollisuudessa laajensi naisten ammatillisia mahdollisuuksia myös rauhan tultua silti vasta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla saatiin ensimmäinen nainen suomen pankin pääjohtajaksi eduskunnan puhemieheksi yliopiston rehtoriksi ja lentokapteeniksi ensimmäinen naispresidentti pääministeri ja piispa nähtiin vasta kaksituhatta luvulla tänä päivänä terrorismi ja romahtaneet yhteiskunnat kuuluvat turvallisuutemme suurimpiin uhkiin tällä on yhteys naisen asemaan eikä vain siksi että erilaisten ismien ja uskontojen ääritulkintoihin liittyy naisten alistaminen erityisesti seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kieltäminen monissa yhteyksissä on todettu työttömien nuorten miesten suuri määrä terrorismin kasvualustaksi naisten asema vaikuttaa tähän syntyvyys kohtuullistuu heti kun naiset saavat mahdollisuuden omaan toimeentuloon ja oikeuden päättää omasta ruumiistaan naisen asema vaikuttaa myös imeväiskuolleisuuteen jonka kasvu on havaittu yhteiskunnan väkivaltakierrettä ennakoivaksi mittariksi tasa arvon rakentaminen on siis paremman yhteiskunnan ja turvallisemman maailman rakentamista arvoisa puhemies värderade fru talman

vaikka suomessa tasa on kansainvälisesti katsoen hyvä silti naisiin kohdistuva väkivalta on liian yleistä edelleen naisen euro on vajaa naiset kantavat perheissä päävastuun hoivasta mikä vaikuttaa niin uraan kuin eläkkeisiin

entisetkään saavutukset eivät pysy ellei niitä puolusteta vihreät ovat huolissaan monista nykyhallituksen päätöksistä jotka nakertavat naisten ja miesten tasaveroisia mahdollisuuksia ja myös lasten tasa arvoa alkaen varhaiskasvatuksen leikkauksista näitä asioita olemme käsitelleet laajasti muissa yhteyksissä nyt totean vain että päätösten myös säästöpäätösten sukupuolivaikutukset tulee aina arvioida

arvoisa puhemies

ei siis tapahtunut yhdellä rykäisyllä kuten näissä juhlapuheissa mieluusti muistetaan pikemminkin kyseessä on vähittäinen edelleen keskeneräinen prosessi tänään yleisen äänioikeuden rajoja venyttelee keskustelu äänestys ikärajan laskemisesta kuuteentoista vuoteen huomenna me ehkä pohdimme siirtolaisten poliittisia oikeuksia näillä varauksillakin oli sadankymmenen vuoden takainen päätös silti historiallinen luottamuksen manifesti julistus sellaisen kansakunnan puolesta jossa ihmisen kasvu täyteen mittaansa perustuu vapauteen ja osallistumisen oikeuksiin ei kontrolliin ja alistamiseen tällainen luottamus ei liene ollut helppoa vain sukupolvi suurten nälkävuosien jälkeen puoli polvea ennen sisällissotaa eliitin keskuudessa monet ajattelivat ettei naisilta ja työläisiltä voinut odottaa politiikan vaatimaa harkintakykyä monet pitivät hullunkurisena ajatusta että poliittinen valta ei enää jakautuisi vaurauden perusteella arvoisa puhemies miten sitten kävi saatiinko ne poliittiset oikeudet kyllä ja ei vielä nykyäänkin ovat naiset politiikan b sarjaa tärkeimmät päätökset ovat edelleen miesten käsissä ja miesten tekemiä päätöksiä pidetään tärkeämpinä vaikka puolet äänioikeutetuista on naisia parhaimmillaankin ovat naiset yltäneet eduskuntavaaleissa kahdeksaankymmeneenviiteen paikkaan valiokuntalaitos toistaa edelleen agraariyhteiskunnan työnjakoa jossa naiset huolehtivat sosiaali koulutus ja ympäristöasioista sillä välin kun miehet keskittyvät talouteen ja turvallisuuteen myös valiokuntien kuulemat asiantuntijat jakautuvat teemoittain heistä noin kolmannes on naisia heitä kuullaan voittopuolisesti naisvaltaisissa valiokunnissa eduskunnan arkikäytännöissä sukupuolten välinen tasa arvo on koteloitunut pienen harrastajaporukan erityiskysymykseksi useimmille tässä talossa näyttää tasa arvo tarkoittavan sitä seminaarin pakkopuheenvuoroa jonka aikana ehtii kahville ja tupakalle jos ei naisten poliittinen osallistuminen siis olekaan ihan maalissa vielä hitaammin on edennyt työväenluokan matka tasaveroiseksi poliittiseksi toimijaksi ylemmän toimihenkilön todennäköisyys päästä tähän saliin on edelleen monikymmenkertainen duunariin nähden eduskunnan kupla on selkeästi hyvätuloisten ihmisten kupla ja vaikka kysymykset sukupuolten tasa arvosta ovat marginaalissa vielä sopimattomampaa on mainita luokkaeroista puhe luokista on kuin niistäisi juhlapäivällisillä pöytäliinaan sitä todistaa jo tämän istunnon nimi jossa yleinen ja yhtäläinen on siistitty naisten äänioikeudeksi arvoisat edustajakollegat jos rehellisiä ollaan näin alle kymmenen prosentin puolueen edustajana tuntuu ettei se kansa aina niin viisaasti osaa valita ihminen on harmillisen usein huikentelevainen harkitsematon ja epäjohdonmukainen oli sitten kyse köyhästä tai rikkaasta miehestä tai naisesta mutta ei äänioikeudessa olekaan kyse rationaliteetista vaan demokratiasta demokratian ideana on että ihmisten oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on tärkeämpää kuin yksittäisen päätöksen laadun varmistus ja että pidemmän päälle juuri erilaisten ihmisten ja ryhmien osallistuminen takaa parhaan lopputuloksen vapaus ja vastuu ovat sidoksissa toisiinsa vapaus voi olla vapautta vain jos se mahdollistaa sekä viisaat että vähemmän viisaat valinnat vastuunkantoa voi edellyttää vain sellaisilta joilla on valtaa ja vaihtoehtoja satakymmentä vuotta sitten täällä otettiin hyppy tuntemattomaan mutta se otettiin koska sen ajan päättäjille sana rohkeus ei tarkoittanut leikkauslistoja vaan kykyä kurkistaa tuttujen ratkaisujen tuolle puolen tämän päivän kysymys kuuluukin onko meillä rohkeutta kantaa lippua eteenpäin

vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi eduskuntaan valituista kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi prosenttia oli naisia se oli silloin uusi maail manennätys josta minä sain olla osallinen

ainoa tapa selviytyä politiikassa naisia on yhdistänyt poliittinen agenda jota politiikan vasemmisto oikeisto akseli ei riitä kuvaamaan on kulunut satakymmentä vuotta ja vielä monet niistä haasteista joita naiset pitkään ovat pyrkineet nostamaan esiin politiikassa ovat ratkaisematta eduskunnassa jako nais ja miesvaliokuntiin on yllättävän stereotyyppinen valiokuntiin kutsutut asiantuntijat ovat useimmin miehiä varsinkin kun on kyse taloudesta ruotsalainen kansanpuolue ehdottaa että eduskunnan tasa arvo ohjelma päivitetään ja syvennetään siten että vihdoin saadaan aikaan tasapainoisempi jako joka varmasti tulee myös vaikuttamaan politiikan sisältöön kansainvälisissä vertailuissa voimme loistaa mutta riittääkö se meidän tavoitteeksemme naisjärjestöjen lausunto hallituksen tasa arvopoliittiselle ohjelmalle on vakavaa luettavaa jota emme voi ohittaa päätöksiä on tarkasteltava erityisesti tasa arvon näkökulmasta ja harva uskaltaa enää väittää että tulos olisi silloin huonompi moni meistä on varmasti nähnyt kampanjan jossa näyttelijä david hasselhoff näyttää peukkua ja tekstissä lukee onnittelut teillä on vain miehistä miehistä koostuva paneeli tämä kampanja on tehnyt näkyväksi syrjinnän joka esiintyy erityisesti talouskeskusteluissa mutta ei ole harvinainen muissakaan yhteyksissä ehkä voisimmekin käyttää hasselhoffia myös poliittisen päätöksenteon yhteydessä varsinkin silloin kun sukupuolivaikutuksia ei ole huomioitu

arvoisa puhemies sanotaan että naiset ovat poliittinen vähemmistö sanotaan että enemmistön tapa ottaa vähemmistö huomioon on sivistyksen mittari ruotsalainen eduskuntaryhmä ehdottaa että me yhteisesti sitoudumme nostamaan naiskansanedustajien määrän viiteenkymmeneen prosenttiin seuraavissa vaaleissa me tarvitsemme naisia rakentamaan tätä maata me tarvitsemme meitä kaikkia

arvoisa rouva puhemies

suomen äitiyshuolto on esimerkillistä mutta perheen pienten lasten kotihoidon ja työn yhteensovittamisessa on edistyksestä huolimatta edelleen kehitettävää työhistoriassa cvssä lisäpisteitä kerryttävänä tulee näkyä niiden arvokkaiden jaksojen joita äidit ja isät käyttävät pienten kansalaisten tulevien vaikuttajien hyvinvoinnin vahvan itsetunnon ja empatiakyvyn edistämiseen hoitaessaan heitä kotona tämä monien samanaikaisten muuttujien toimintaympäristö opettaa ratkaisukeskeisyyttä innovatiivisuutta sitkeyttä vain muutamia asioita mainitakseni ja sen tulisi toimia arvostettuna ponnahduslautana tuleviin työelämän tehtäviin lastenhoidosta ja lastenkasvatuksesta tulee myös kertyä kunnolla eläkettä ei vain päiväkotien seinien seinien sisällä vaan myös kotona työskenteleville tasa arvoa ajatellen erityisesti suurperheille tämä on tärkeää nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tietoisesti arvioitava mikä on sitä hyvää ja arvokasta mikä tulee säilyttää ja mihin pyrkiä yhteisöllisyys yhdessä tekeminen avun antaminen ja aito lähimmäisestä välittäminen ovat perustavaa laatua olevia kristinuskosta nousseita arvoja ja toimintamalleja joita tarvitaan paremman tasa arvoisen suomen rakentamisessa arvoisa rouva puhemies eduskunnan avajaisistunnossa vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemän suomen ensimmäinen naiskansanedustaja hilda käkikoski painotti puheenvuorossaan rukouksen ja raamatun lukemisen tärkeyttä tällainen hyvinvointia edistävä ja viisauden lähteille väyliä avaava toiminta on vakaaseen tasa arvoiseen ja edistykselliseen yhteiskuntaan pyrittäessä viisautta ja edelleen lämpimästi suositeltavaa kannatamme aiemmin esitettyä toimenpidealoitetta ja näin naisten äänioikeuden satakymmentä vuotisjuhlaistunnon myötä tahdon toivottaa kaikille viisautta ja sitkeyttä ja sitä parasta jumalan siunausta